ja tarvikkeet ovat kaikki asioita jotka opiskelijan tai tämän perheen on pystyttävä itse kustantamaan esimerkiksi lukiotutkinnon suorittamisen kokonaiskustannukset voivat olla jopa kaksituhattaseitsemänsataa euroa joidenkin ammatillisten tutkintojen kustannukset vielä korkeampia kasvaneet kustannukset näkyvät lisääntyneinä opintojen keskeytyksinä ja suurin hätä on tietenkin jo entuudestaan pienituloisimmilla olemme siis tilanteessa jossa toisen asteen koulutuksen suorittaminen ei ole enää maksutonta arvoisa opetusministeri kun olette tilannut nyt opetushallitukselta selvityksen tästä aiheesta ja tätähän on jo aikaisemminkin selvitetty niin

mihin konkreettisiin toimenpiteisiin hallitus on selvityksen lisäksi ryhtymässä jotta kenenkään opintie ei keskeytyisi kustannusten takia

arvoisa puhemies erittäin tärkeä hyvä ja myöskin ajankohtainen ja perheissä paljon puhuttava asia jokaisella pitää suomessa olla mahdollisuus kouluttautua se lähtee perustuslaista ja se on vahvasti meidän koulutusjärjestelmämme ytimessä että jokaisella on oltava mahdollisuudet perhetaustasta riippumatta opiskella siihen perustuu myöskin meidän maksuton koulutusjärjestelmämme se on totta että ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa toisella asteella opiskelijoille ja perheille koituu kustannuksia oppimateriaaleista tähän asiaan liittyen olen opetushallitukselta tilannut selvityksen ajantasaisesta tiedosta mitä nämä tosiasialliset kustannukset ovat esimerkiksi muuttuneessa tilanteessa kun digitaalisuus on tuonut uusia kustannuksia ja ammatillisessa puolella eri aloilla on erilaisia materiaalikustannuksia tästä selvityksestä saamme sitten myöskin juonnettua tarvittavia toimenpiteitä joilla voidaan varmistaa että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus opiskeluun
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan
arvoisa puhemies niin kuin totesin on hienoa että hallitus on tästä pyytänyt selvityksen mutta kysyinkin enemmän konkreettisten toimenpiteiden perään yksi tällainen toimenpidehän on jo paljon puhuttu monen asiantuntijankin kannattama ja sdpn pitkään ajama aloite siitä että meillä olisi aidosti maksuton toisen asteen tutkinto mikä tarkoittaisi silloin oppivelvollisuuden laajentamista koskemaan koko

tämän puolesta ovat monet asiantuntijat nyt viime aikoinakin puhuneet arvoisa opetusministeri nyt kysynkin teiltä miksei hallitus tartu tähän keinoon jolla lisättäisiin koulutuksen oikeudenmukaisuutta vähennettäisiin koulupudokkaita ja vahvistettaisiin työllisyyttä tämä olisi aito keino taata kaikille maksuton toisen asteen suorittaminen

puhemies suomessa on tehty viime vuosina paljon töitä sen eteen että jokainen siirtyy peruskoulun jälkeen toisen asteen opintoihin ja ihan muutaman viikon takainen tilasto on se että koulutustakuussa hyvin onnistutaan eli toisen asteen opiskelupaikan viime keväänä peruskoulun päättäneistä on saanut yhdeksänkymmentäkahdeksan pilkku seitsemän prosenttia tämä on muutaman viikon takainen tilasto ja todennäköisesti olemme päässeet tässä vielä parantamaan eli voi sanoa että koulutustakuu suomessa käytännössä toimii mutta ongelma on muodostunut ja vähän siirtynyt seuraavaan vaiheeseen joka on se että erityisesti ammatillinen koulutus jää liian usein kesken ja tähän ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen kysymykseen liittyy toki opetushallitukselta tilattu selvitys materiaalikustannuksista mutta myöskin laaja ammatillisen koulutuksen reformi jota nyt toimeenpannaan se on eduskunnassa hyväksytty nyt tehdään asetuksia ja ensi vuoden alusta lähtee voimaan uusi uudenlainen paljon henkilökohtaisempiin polkuihin ja myös henkilökohtaisempaan tukeen

arvoisa puhemies meillä suomessa on edelleenkin euroopan paras peruskoulu euroopan paras peruskoulu nyt kun juhlimme sata vuotiasta suomea olkaamme ylpeitä siitä mikä on meidän koulutuspolitiikan tasa arvon näkökulmasta suurin ongelma tällä hetkellä se on se että meillä on alle kolmekymmentä vuotiasta nuorta ilman toisen asteen tutkintoa tätä voidaan ennaltaehkäisevästi korjata tietysti nyt kun pyrimme peruskoulun yläastetta saamaan toiminnalliseksi poikia kiinnostavaksi mutta sitten ovat nämä satatuhatta ja kysyn opetusministeriltä nyt on päättymässä nuorten aikuisten osaamisohjelma joka on kuitenkin tuonut noin viidentoistatuhannen ilman tutkintoa olevaa tutkinnon pariin voitteko te nyt omassa jatkotyössänne strategisesti ja

arvoisa puhemies syrjäytymisen ehkäisy on yksi tämän hallituksen kaikkein tärkeimmistä tehtävistä meidän tulee varmistaa se että tulevaisuudessa jokainen nuori suorittaisi vähintään toisen asteen tutkinnon ja tästä tavoitteesta olemme juuri keskeyttämisistä johtuen edelleen valitettavasti liian kaukana seitsemäntoista prosenttia jää vaille toisen asteen tutkintoa tällä hetkellä ja se on ehdottomasti liikaa ja siihen meidän täytyy löytää

yksi tärkeimmistä sen lisäksi tarvitaan tukea niille jotka tarvitsevat sitä erityisesti muun muassa mielenterveyspalvelut ovat tässä keskeisessä roolissa ja myöskin niitä paikkoja tarvitaan edustaja mainitsi tämän nuorten aikuisten osaamisohjelman joka on nyt toimintamallina vahvasti siinä uudessa ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä se järjestelmä palvelee kaikkia kohderyhmiä kokonaisuutena ja nykyistä paremmin ja myöskin riihessä nyt ihan tässä viikko sitten hallitus sopi lisärahoituksesta niin että pystymme erityisesti nuorten syrjäytymistä torjumaan tuhannella uudella aloituspaikalla ammatilliseen koulutukseen

arvoisa puhemies tämä alkuperäinen kysymys siitä miten kaikilla pitäisi olla mahdollisuus suorittaa toisen asteen koulutus mahdollisimman vähillä kustannuksilla on todella tärkeä uskon että se on myös hallituskausien yli menevä tavoite ei siinä kannata lähteä etsimään syypäitä oppositiosta tai hallituksesta yritetään yhdessä hoitaa asiaa parempaan

arvoisa ministeri kysymys siitä kun siirtyy lukiosta tai ammattikoulusta sinne seuraavalle asteelle siinä monelle tulee aika isoja kustannuksia elikkä jos haluaa lääkikseen tai oikikseen se maksaa yleensä sen että menee kurssille joka maksaa jopa tuhansia euroja kaikilla ei ole siihen mahdollisuutta tätä pitäisi muuttaa oikeudenmukaisemmaksi me keskustassa näemme nyt erittäin tärkeänä että yhdessä ja avoimesti pohdimme miten opiskelijavalintauudistus tehdään käydään siitä avointa poliittista debattia oletteko samaa mieltä että näin on syytä toimia
arvoisa puhemies vielä tähän kysymykseen oppivelvollisuudesta ja syrjäytymisen ehkäisystä haluaisin tuoda sen näkökulman että tutkimustenkin valossa kaikkein vaikuttavinta syrjäytymisen ehkäisyä on se työ mitä tehdään mahdollisimman ennaltaehkäisevästi ja varhaisessa vaiheessa eli kohdennetaan tukea perheille ennaltaehkäisevästi meillä on lapsi ja perhepolitiikan muutosohjelma joka pyrkii tähän varhaisen tuen käänteeseen samoin varhaiskasvatus on vaikuttavaa ja siihen tarvitsemme toimia eli lähtisin etsimään niitä ratkaisuja ennen kaikkea varsinkin sieltä sitten toinen kysymys tästä opiskelijavalinnasta valitettavan monella nuorella on tie tukossa toiselta asteelta korkea asteelle lisäksi meidän koulutusjärjestelmään on pesiytynyt sellainen maksullinen ylimääräinen osa joka ei ole kaikkien ulottuvilla ja se on nämä kalliit valmennuskurssit jotka tietyillä

lähes välttämättömyydeksi niihin ei ole kaikilla perheillä varaa ja tästä maksullisesta ylimääräisestä osasta haluamme päästä eroon ja varmistaa nuorille sujuvat siirtymät korkea

arvoisa puhemies ministeri grahn laasonen tässä linjasi että jokaisella suomalaisella nuorella pitää olla mahdollisuus kouluttautua se on hieno periaate mutta se minkä tämä kesällä julkaistu selvitys oikeastaan osoitti oli se että kaikilla suomalaisilla nuorilla ei tällä hetkellä ole tasavertaisia mahdollisuuksia kouluttautua neljäsosa opintojaan keskeyttäneistä nuorista ilmoitti syyksi rahapulan mielestäni tämä on todella surullinen tieto suomen kaltaisessa maassa ja kyllä meidän vastuumme päättäjinä on yhdessä antaa suomalaisille nuorille se lupaus että kenenkään nuoren opintopolku ei jo toisella asteella saa pysähtyä ainakaan rahapulan takia ministeri grahn laasonen on todella tervetullutta että te selvitätte tämän asian mutta sitten kun selvitykset on tehty oletteko te valmis antamaan lupauksen että hallitus myöskin käyttää rahoitusta tämän ongelman ratkaisemiseksi kun tiedossa on minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan
arvoisa puhemies mahdollisuuksien tasa arvo aivan meidän koulutusjärjestelmämme ytimessä ja tämän tasa arvon vahvistamiseksi teemme töitä ja olemme valmiita keinoihin myöskin nyt opetushallitus tekee tätä selvitystään paraikaa ja siitä saamme ainekset mitä ongelmia ja mitä kohtia tarvitsee mahdollisesti ratkaista mutta suomessa on maksuton koulutusjärjestelmä meillä on laadukas ihan maailman huippuihin lukeutuva koulutusjärjestelmä ja on tärkeätä pitää se sellaisena ja avata ja tarjota niitä näköaloja ihan jokaiselle lapselle perhetaustasta riippumatta yksi kysymys mikä on yhteiskunnassa noussut esiin koulutuksen rinnalla on harrastaminen eli se että valitettavasti jokaisella lapsella ja nuorella ei ole mahdollisuutta edes yhteen mieluisaan harrastukseen siitä syystä se on myöskin hallituksen agendalla siten että

asettaa tämmöisen tavoitteen harrastustakuusta että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa eivätkä kohonneet kustannukset nouse esteeksi

puhemies suuret kiitokset ministerille että on ottanut tomerasti vietäväksi eteenpäin selvityksen kenellekään ei saa syntyä tilannetta jossa joudutaan keskeyttämään kulujen takia tässä on yksi näkökulma myös se millä tavalla me pystymme alentamaan

päättävät meillä nimittäin on syntynyt äärettömän suuri hakijasuma ja se johtaa siihen että meillä saattaa syrjäytyä lukion päättäneitä voisimmeko me suomessa ottaa käyttöön koulutustakuun lukiosta lähteville

arvoisa puhemies nyt kun ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö on edennyt täältä eduskunnasta sinne toimeenpanovaiheeseen niin hallitus on päättänyt puoliväliriihessä lukiouudistuksen käynnistämisestä tavoitteena on se että lainsäädäntö uudesta lukiolaista voidaan antaa eduskunnalle ensi keväänä ja siinä keskeisenä keskeisenä tavoitteena on paitsi yleissivistyksen turvaaminen ja vahvistaminen laaja alaiset yleissivistävät valmiudet sen rinnalla myöskin sujuvat siirtymät korkea asteelle tällä hetkellä valitettavasti on niin että liian monella nuorella on tie tukossa korkea asteopintoihin meillä keskimääräinen aloitusikä korkeakouluopinnoissa on siinä vaiheessa kun monissa muissa maissa käytännössä kaikissa muissa maissa aletaan jo valmistua alemmasta korkeakoulututkinnosta meillä siirrytään myöhään jatko opintoihin ja se valitettavasti näyttäisi tutkijoiden mukaan jo vaikuttavan nuorten tulevaisuuden odotuksiin ja johtavan siihen että että ei edes uskalleta lähteä hakeutumaan niille omille unelma ja toivealoille tähän tarvitsemme opiskelijavalintauudistuksen joka toki tehdään yhdessä korkeakoulujen kanssa koska se on autonomian piirissä

arvoisa puhemies työurien pidentäminen on yksi keskeisimpiä yhteiskunnan haasteita erityisesti täältä nuorten päästä uskon että sekä kuusitoista vuotiaiden kohdalla yhdeksäntoista vuotiaiden kohdalla tämän nivelvaiheen pitäisi sujua paremmin kuitenkin on todettava että tämä hallitus jättää molempiin tarttumatta kauniita puheita on tälläkin kyselytunnilla riittänyt mutta kumpaankaan ei konkreettisia lääkkeitä esitetä toisin on ollut ennen mutta valitettavaa on on ollut se että enemmistöä ei ole aikaisemminkaan löytynyt näille tärkeille nivelvaiheiden ongelmien korjaamisille siksi haluaisinkin kysyä opetusministeri teiltä kun olette perinteisesti vastustanut tätä oppioikeuden laajentamista toiselle asteelle oletteko valmis muuttamaan mielenne koska jo pääministeri sipilä viittasi tähän

puhemies tärkeitä näkökulmia mutta edustaja kiuru teidän opetusministeriaikananne jäi se ammatillisen koulutuksen uudistus tekemättä joka olisi voinut vaikuttaa myönteisesti näihin keskeyttämisen vähentämistavoitteisiin ja ne uudistukset jäivät ikään kuin kokonaan pöydälle ja ja tekemättä nyt ammatillisen koulutuksen reformi on kuitenkin hyväksytty ja sillä pystytään juuri näihin kiperiin kohtiin tarttumaan se ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja siihen puuttuminen ovat sen reformin keskeisissä tavoitteissa toinen näkökulma tähän kysymykseen on jo se mainittu varhainen puuttuminen eli mikäli haluamme näitä karmeita syrjäytymislukuja pienentää niin sitä katsetta pitää kääntää jo ennaltaehkäisevästi sinne varhaiseen puuttumiseen varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseen se on vahvasti tutkijoilta tullut viesti ja sen lisäksi myös perheille kohdennettavaan tukeen jotta jokainen lapsi ja nuori saisi mahdollisimman hyvän kasvualustan

puhemies kiitän mahdollisuudesta todeta että viime hallituskaudella todella jäi ammatillisen koulutuksen uudistus tekemättä siksi että eduskunta päätyi seitsemän puoluetta kahdeksasta kannatti sitä että aloituspaikkoja ammatillisesta koulutuksesta ei tulisi leikata ja tämä hallitus toimii nyt tasan päinvastoin se mikä on häpeällistä on että viime hallituskaudella todella kaatui oppivelvollisuuden oppioikeuden pidentämishanke sitä ajattelin että se olisi kannattanut tehdä sen takia että nuoret olisivat olleet kymmenen vuotta pidempään töissä kun peruskoulun jälkeen olisi käyty myös toinen aste mutta valitettavasti tähän toisen asteen muuttamiseen maksuttomaksi ei opetusministerin silloinen kokoomuspuolue lähtenyt

arvoisa puhemies tähän ei oikeastaan tarvitse sen pidemmin vastata kuin toteamalla että edustaja kiuru juuri hyvin kuvasi itse sen että edellisellä kaudella jäivät uudistukset toteuttamatta tällä hallituskaudella on toteutettu ammatillisen koulutuksen reformi joka on suurin koulutusuudistus kahteen vuosikymmeneen ja vielä alleviivaan sitä että siinä tärkein näkökulma on se että mahdollisimman moni tulevaisuudessa koko ikäluokka suorittaisi vähintään sen toisen asteen tutkinnon lisäksi kannatan vahvasti sitä että panostamme varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja siihen hallituksella on myös konkreettisia toimia osallistumisasteen nostaminen varhaiskasvatusmaksujen tuntuva alentaminen pieni ja keskituloisia painottaen jotta saamme lapsia varhaiskasvatuksen piiriin ja jotta perheiden taloustilanne asteen verran helpottuisi eli ensi vuoden alusta yhteensä seitsemälläkymmenellä miljoonalla alennetaan varhaiskasvatusmaksuja mikä auttaa sinne perheiden talouteen ja sitä kautta myöskin sitten myöskin sitten pystytään varmasti tätä ensin esitettyä ongelmaa pieniltä osin korjaamaan

arvoisa puhemies opetusministeri esitti mielestäni aika kovan väitteen sanoessaan että koulutustakuu suomessa toimii ja olisin kiinnostunut kysymään milloin olette tätä tätä viimeksi selvittänyt ja aiotteko selvittää nimittäin nyt on niin että hallituksen toimeenpanemat erilaiset koulutusleik kaukset tosiasiassa lisäävät pudokkaiden määrää toisen asteen leikkaukset mojovat opintotukileikkaukset lisäksi lukiolaisten toimeentulotuen saamisen ehtoja on kiristetty ja tutkimusten mukaan joka neljäs ammattikoululainen keskeyttää opintonsa sen vuoksi että rahat eivät riitä raportoidaan myös siitä että tukea tarvitsevat opiskelijat eivät saa terapiaa moni keskeyttää opintonsa erilaisista sosiaalisista tai terveydellisistä syistä ja niin edelleen eli mihin perustuu väitteenne siitä että koulutustakuu suomessa toimii ja ja aiotteko selvittää myös sitä miten nämä ammattikoululeikkaukset edelleen pahentavat tätä koulutustakuun toimimattomuutta suomessa
arvoisa puhemies opetushallitus kerää tilastoa siitä miten koulutustakuu toimii ja muutaman viikon takainen on se tieto että viime keväänä peruskoulun päättäneistä yli yhdeksänkymmentäseitsemän prosenttia olisi saanut opiskelupaikan toiselta asteelta ja se on hyvä viesti se kertoo siitä että vuosia tehty työ sen puolesta että nuoret pääsisivät siirtymään siirtymään toisen asteen opintoihin peruskoulusta toteutuisi se on ehdottomasti tavoite ja emme voi ponnisteluja lopettaa ennen kuin se on kaikille mahdollista ja töitä pitää tänäkin vuonna vielä jatkaa sen osalta sitten on aivan varmasti näinkin että aivan kaikki koko ikäluokasta eivät pysty opiskelemaan tavoitteellisesti ammatillisessa koulutuksessa ja silloin tarvitaan sosiaali ja terveyspalveluja tueksi siihen liittyen tietysti vastuuministerit tässä rinnalla voivat täydentää tarvitaan niitä mielenterveyspalveluja tarvitaan toimivaa opiskelijahuoltoa tarvitaan turvallisia aikuisia sinne oppilaitosten arkeen turvaamaan sitä tietä ja koulutusta tähän myöskin tämä ammatillisen koulutuksen reformin henkilökohtaistaminen eli se tuen tarpeen nykyistä parempi määrittely jo siinä opiskelun alussa toimii varmasti yhtenä lääkkeenä

arvoisa puhemies olen erittäin iloinen että keskustelemme nuorista ja heidän hyvinvoinnistaan ministeri nosti tässä esiin muun muassa nuorten turvallisuudenkokemuksen puhuimme ennaltaehkäisystä pudokkuudesta syrjäytymisestä eräs keskeinen tekijä syrjäytymisen ehkäisyssä ja tulevaisuuden rakentamisessa on nimenomaan turvallinen koulutie ja turvallinen oppimisympäristö saamme valitettavan usein lukea koulukiusaamisesta ja siihen liittyvistä vakavista ongelmista haluaisinkin kysyä ministeriltä mitä toimia koulukiusaamisen ehkäisemiseksi hallitus on ja tiedustelisin miten ministeri suhtautuu sinisten esittämään ehdotukseen puuttumisvelvoitteesta joka voitaisiin kouluille antaa jotta noin kahden kuukauden kuluessa kiusaamistilanne saataisiin päättymään

puuttua kaikenlaiseen kiusaamiseen rasismiin kaikenlaiseen syrjintään ja myöskin yksinäisyyteen tutkijat ammattilaiset koulun aikuiset joka päivä tekevät erinomaista työtä siinä että yritetään tunnistaa erilaisia toimivia tehokkaita malleja puuttua kiusaamiseen siinäkin asiassa meillä ammattilaiset tällä hetkellä tekevät työtä työryhmässä joka jättää raporttinsa tämän vuoden lopussa yksi näkökulma mikä nousee sieltä vahvasti on tietysti nämä uudet kiusaamisen muodot sosiaalisessa mediassa netissä niillä on vähän erilaiset mekanismit ja niihin täytyy löytyä oikeita puuttumisen kanavia sitten yksi näkökulma on jälleen se varhainen puuttuminen että jo siellä päiväkodeissa varhaiskasvatuksessa opittaisiin tunnistamaan niitä varhaisia kiusaamisen ja kiusatuksi tulemisen

seuraava kysymys edustaja tavio
arvoisa puhemies eu komission puheenjohtaja juncker piti eilen puheen eun tulevaisuudesta puheessa kerrottiin että komissio haluaa eulle puolustusunionin ja talousministerin sekä schengen alueen voimakasta laajentamista bulgariaan romaniaan lisäksi puheessa haluttiin eulle yksi superjohtaja kaikki tämä merkitsee eun liittovaltiokehityksen selvää etenemistä ja suomen itsemääräämisoikeuden vähenemistä entisestään te pääministeri sipilä kehuitte puhetta hyväksi voimassa olevan hallitusohjelman mukaan suomi tavoittelee vähemmän eun sääntelyä hallitusohjelman mukaan eun integraation ei ole tarpeen syventyä kaikilla politiikan aloilla miksette te noudata hallitusohjelmaa kysyn pääministeriltä mitkä tarkalleen ovat ne politiikan alat joilla ette ole syventänyt eu integraatiota

arvoisa puhemies junckerin puheessa oli paljon hyvää ensinnäkin se että hän nosti vapaakaupan joka on suomelle äärimmäisen tärkeä sisämarkkinoiden kysymykset erityisesti digitaalisen sisämarkkinan kysymykset käsittääkseni olemme tässä salissa aika lailla yksimielisiä myöskin puolustusyhteistyön syventämisestä selvä siitä ehditään vielä keskustella ainakin hallitus on siitä hyvin yksimielinen että sillä sillä tiellä kannattaa mennä eteenpäin tässä tässä puheessa oli paljon hyviä eteenpäin vieviä elementtejä myöskin se että on vähemmän sääntelyä ja eu keskittyy isompiin asioihin on pieni pienissä ja suuri suurissa asioissa juuri niin kuin olemme ajaneet se missä en ole samaa mieltä on se että meidän kannattaa olla kyllä aika varovainen tuossa emussa eteenpäin menemisessä että siellä yhteisvastuun kasvattamisen taakse ei saa kätkeä niitä uudistuksia jotka jokaisen jäsenmaan täytyy sinnikkäästi tehdä niin kuin suomessa on nyt tehty

vastoin suomen kansan tahtoa nyt suomi sata juhlavuonnakin hallitus jatkaa suomen kansallisen itsemääräämisoikeuden luovutusta pois pala palalta suomen kansa ei sitoutunut tähän kun eu jäsenyydestä äänestettiin kysyn pääministeriltä milloin suomen kansa on antanut hallituksen mielestä suostumuksensa siihen että suomi viedään osaksi eun liittovaltiota

arvoisa puhemies ei koskaan emmekä myöskään tule viemään se vaatisi perussopimusten muuttamista ja myöskin sanoi että perussopimusta ei tulla muuttamaan mennään nykyisen perussopimuksen puitteissa eteenpäin mutta otan yhden esimerkin tiivistyvän yhteistyön tarpeellisuudesta se on tämä terrorismin torjunta siellä ollaan saatu paljon aikaan yhteisen tilannekuvan saamiseksi kun ollaan tiivistetty yhteistyötä terrorismin torjunnassa ja minä uskon että juuri tällaisissa kysymyksissä me tarvitsemme enemmän euta

eurooppaministeri terholta mikä on eurooppaministerin näkemys tällä hetkellä kannattaako suomen olla rakentava kannattaako suomen olla mukana niissä pöydissä joissa päätöksiä eun tulevaisuudesta tehdään ja millä tavalla eurooppaministeri tällä hetkellä tekee töitä sen eteen että se on myös se yleiskuva joka syntyy suomen toiminnasta eun piirissä

arvoisa puhemies kysymys on tietenkin ajankohtainen ja tärkeä suomihan on ollut aktiivinen toimija euroopassa ja on sitä tällä vaalikaudella ja hallituskaudella aivan erityisesti me vaikutamme kahdenvälisesti me vaikutamme virkamiestasolla ja tietenkin itse huippukokouksissa ja ministerikokouksissa jatkuvasti suomi on siis aktiivinen toimija ja me ajamme niitä hallitusohjelmaan asetettuja hyviä periaatteita jotka ovat hyvin ennakoineet tämän eurovaalikauden tulevia kysymyksiä olen itsekin taustastani europarlamentista saanut kannukseni politiikkaan ja tunnen hyvin tämän junckerin ohjelman ja hänen ajattelunsa tässä hänen puheessaan oli paljon hyvää ei varsinaisesti yllätyksiä siinä oli hyvää esimerkiksi siltä osin että terrorismin vastustamiseen täytyy löytää yhteisiä konsteja että esityksiä tulee komissiolta vähemmän kuin aikaisemmin esimerkiksi tämä terrorismi on hyvä esimerkki siitä että tätä yhteistyötä kannattaa tehdä kuitenkin nimenomaan pitäen päättäväisesti kiinni kansallisesta itsemääräämisoikeudesta ja tietenkin suomalaisten omista veroeuroista

puhemies kristillisdemokraattien mielestä eun jäsenmailla on oltava vastuu omasta kehityksestään muutoin ajaudumme helposti kasvaviin tulonsiirtoihin unionin sisällä useat muutosesitykset vaativat jäsenmaiden yksimielisyyttä ja suomi voi ne torpata jos halua vain löytyy junckerin mielestä eu myös toimisi paremmin jos yhdistäisimme euroopan neuvoston ja komission puheenjohtajan tehtävät ja yksi kapteeni johtaisi laivaa esitys superjohtajasta vähentäisi meidän mielestämme demokraattista kontrollia ja veisi unionia kohti liittovaltiomallia liittovaltiomallia kysyn mitä mieltä hallitus on määräenemmistöpäätösten ja yhteisvastuullisuuden lisäämisestä sekä eun budjetin laajentamisesta nimittäin nämäkin sisältyvät niihin junckerin esityksiin toinen kysymys tukeeko suomen hallitus vallan keskittämistä eussa yhdelle johtajalle ja suurille jäsenmaille junckerin esitysten mukaisesti

arvoisa puhemies nykyiset rakenteet ovat pienen maan etu näistä tulemme pitämään kiinni toinen kysymys koski yhteisvastuuta meillä on selvästi hallitusohjelmaankin kirjattu se että yhteisvastuuta ei tule lisätä kun puhutaan taloudellisista kysymyksistä tässä meidän pitää olla erityisen tarkkana silloin kun puhutaan

arvoisa puhemies kyllä suomen kohtalo ja menestys ovat euroopassa ja euroopan unionissa meille on tärkeätä että koko eurooppa kehittyy keskinäisesti solidaarisena eteenpäin katsovana yhteistyöhön kykenevänä alueena tässä mielessä tervehdin ilolla pääministerin perusasennetta se on ihan oikea sitten on eri asia että tämä kehitys ei tarvitse emmekä me me ole kannattamassa mitään liittovaltiorakennetta jossa siirrettäisiin päätöksenteko pois tältä salilta johon kansalaiset valitsevat omat edustajansa näihin kantoihin mennään sitten konkreettisesti kun nähdään mitä hallitus tulee esittämään kun tuohon joulukuun tärkeään huippukokoukseen ollaan menossa siellä on monenlaisia esityksiä muun muassa työntekijöiden suojeluun työelämän normistoihin liittyen uudesta viranomaisesta joka voisi varmistaa että meillä on yhteiset pelisäännöt kun työntekijät liikkuvat euroopan unionin alueella kysyn pääministeriltä milloin aiotte kertoa suomen kansalle ja eduskunnalle sen mitä hallitus esittää suomen linjaksi näissä suurissa eun tulevaisuuskysymyksissä jotka vuoden lopulla ovat ratkaistavina
arvoisa puhemies se on totta että tänä syksynä tulee paljon isoja asioita pöytään tulevaisuuskeskustelun lopputuloksena esimerkiksi puolustusyhteistyössä tehdään ratkaisuja tämän tämän syksyn aikana ja monia monia isoja kysymyksiä meillä on pöydällä sen vuoksi olen tarjonnut eduskunnalle että kahdeksas päivä marraskuuta nyt jo sovitun mukaisesti pidämme täällä keskustelun pelkästään eu asioista eun tulevaisuudesta ja näistä isoista kysymyksistä jolloin koko sali pääsee keskustelemaan pääministerin ilmoituksen muodossa näistä kysymyksistä ja jokaisessa asiassa sitä mukaa kuin esityksiä tulee suomen kanta tietenkin muodostetaan perinteisesti suuressa valiokunnassa sitä työtä arvostan suuresti ja ja tuomme esityksiä sinne sitä mukaa kuin ehdotuksia tuolta eusta

puhemies jo presidentti koivisto aikoinaan totesi että meidän pitää olla niissä pöydissä joissa meitä koskevia päätöksiä tehdään eilinen äänestys lulucfstä oli voitto suomalaiselle metsälle mutta se oli ennen kaikkea osoitus siitä että me olemme onnistuneet tekemään vahvaa vaikutustyötä euroopan unionissa eilinen junckerin unionin tila puhe voidaan tulkita vahvana kannanottona tiiviimmän unionin puolesta juuri siitä meidän pitää ollakin erityisen valppaina ja olla valmiita aktiiviseen vaikuttamistyöhön pääministeri tuossa mainitsi että kahdeksas marraskuuta pidetään keskustelu eurooppa politiikasta mutta toivon herra pääministeri että kun näitä näitä asioita tulee niin me voisimme ehkä useammistakin osa alueista käydä keskustelua täällä isossa salissa ettei se jäisi pelkästään sinne suureen valiokuntaan nimittäin meidän pitää olla vaikuttamassa kaikissa oikeissa pöydissä

mitä erilaisimmissa foorumeissa tärkeistä eu kysymyksistä minusta tämä suomen vaikuttaminen eu kysymyksiin on nyt hyvällä tolalla esimerkiksi tämä rooman tulevaisuusjulistus on hyvin suomen näköinen tästä keskusteltiin paljon suuressa valiokunnassa ja ja uskon että se vastaa vastaa hyvin suuren enemmistön myöskin eduskunnan eduskunnan kantoja tämä lulucf välietappi mikä mikä eilen saavutettiin on hyvä esimerkki siitä että että kovalla työllä saadaan suomelle tärkeitä asioita käännettyä käännettyä oikeaan oikeaan suuntaan ministeri tiilikainen on tavannut varmaan yli viisikymmentä kertaa kollegoitaan tässä ja suuren valiokunnan jäsenet ja suomen europarlamentaarikot ovat tehneet tässä tässä hyvää työtä ja tämä on hyvä osoitus siitä että yhteistyöllä saamme aikaan

arvoisa puhemies ensinnäkin oli hyvä kuulla pääministeriltä tämä varmasti koko hallituksen myönteinen ja aktiivinen suhtautuminen euroopan unionin kehittämiseen euroopan unionia tarvitaan sen pitää olla liikkeessä tarvitsemme sitä kestävän talouden luomisessa tarvitsemme sitä ilmastosopimuksen tukemisessa ja myöskin tärkeässä asiassa jonka te pääministeri sanoitte protektionismin vastustamisessa tarvitsemme

tämän lisäksi tietysti puolustusyhteistyö on kehittymässä ja ja itsekin suhtaudun optimistisesti siihen että esimerkiksi tämä pysyvä rakenteellinen yhteistyö tuo uusia mahdollisuuksia suomen puolustukseen mutta olisin kysynyt teiltä pääministeri teidän näkemystänne ison britannian brexit prosessiin tällä hetkellä suomella on ollut ikään kuin luontaisia liittolaisia pohjois euroopassa meillä on ollut läheinen yhteistyö monissa asioissa ison britannian kanssa protektionismin vastustamisessa monissa ympäristö ja kehityskysymyksissä ja näin poispäin menetämmekö jotakin ison britannian lähtiessä ja miten korvaamme sen aukon jonka iso britannia euroopan unioniin tässä mielessä poliittisesti

arvoisa puhemies tämä on erittäin tärkeä ja hyvä kysymys iso britannia jättää ison aukon moniin suomelle tärkeisiin kysymyksiin kuten esimerkiksi kauppapolitiikkaan ja sisämarkkinoiden kehittämiseen olen tästä keskustellut pohjoisten kollegoiden kanssa ruotsi tanska hollanti saksa akselilla esimerkiksi pidimme tästä yhteisen pääministerikokouksenkin jossa jossa yhdessä totesimme että meidän täytyy nyt yhdessä täyttää sitä aukkoa ottaa isompaa roolia näissä kysymyksissä mitkä isolta britannialta jäävät nämä kauppakysymykset on hyvä esimerkki näistä meillä on pientä ajattelun eroa siinä esimerkiksi pohjoisen ja etelän välillä minkälaisia protektionistisia työkaluja meidän tulisi käyttää

arvoisa puhemies todellakin tuo europarlamentin eilinen päätös vastaa hyvin pitkälti sitä suomalaisten ajamaa kantaa että metsiä on voitava aktiivisesti käyttää osana ilmastonmuutoksen vastaista työtä on hienoa että laaja enemmistö europarlamentin jäseniä hyvin eri puolilta eurooppaa näkee tämän metsien keskeisen merkityksen ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä suomella on pitkä kestävän käytön perinne ja siihen kestävään käyttöön kuuluu myös se että puuraaka ainetta käytetään teollisuudessa tulevaisuudessa mitä moninaisimpiin uusiin tarkoituksiin se on osa meidän hyvinvointiamme työtämme ja vastuullista sellaista nyt seuraava askel on tietysti tuo miten jäsenmaitten kesken löytyy yhteinen sävel metsien roolista ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä ja toivottavasti jo lokakuussa meillä on

arvoisa puhemies eun liittovaltio tulee joka tapauksessa vaikka suomi ei sitä halua niin se tulee se ei synny yhdessä yössä se etenee askel kerrallaan ja eu romuttaa kansallisvaltioiden valtiollisen itsenäisyyden kun tässä salissa olen ymmärtänyt että mikään puolue ei sitä halua niin milloin hallitus aikoo hypätä siitä eun liittovaltiokelkasta norjan ja sveitsin mukaan nehän eivät kuulu euhun mutta ovat eun sisämarkkinoilla koska suomi aikoo hypätä tästä eusta pois koska joka tapauksessa eun liittovaltio on asia mikä tulee tapahtumaan eusta tulee yksi valtio ja sinne tulee se yksi superjohtaja tämä on ihan selvä integraatio joka joka alueella on nähtävissä ja rahaliitossakaan meillä ei ole muuta kuin hävittävää

arvoisa puhemies tämä hallitus ei tule tuomaan sellaista esitystä pöytään jossa suomi eroaisi eusta en näe siinä mitään järkeä en aio kyllä istua missään sellaisessa positiossa jossa tuollaista päätöstä olisimme joskus tekemässä se olisi suomen kansallisten etujen vastainen päätös

arvoisa herra puhemies suomalaiset hyvin laajasti ymmärtävät euroopan unionin merkityksen sillä on valtava merkitys myös kysymyksissä joita joudumme ratkomaan oli sitten kysymys ilmastonmuutoksesta tai esimerkiksi meidän turvallisuuteen liittyvistä asioista edustaja virolainen suuren valiokunnan puheenjohtajana otti aivan oikean asian esille eli kuinka voimme varmistaa sen että parlamentaarisesti käsitellään nyt nämä edessä olevat suuret asiat jotka euroopan unionissa ovat päätettävänä pidän tärkeänä sitä että pääministeri toi esille että ne tuotaisiin ilmoituksen muodossa mutta kysyisin vielä olisiko mahdollista että ne tuotaisiin tiedonannon muodossa jolloin myös me johtamassani sosiaali ja terveysvaliokunnassa voisimme käsitellä sosiaalisen ulottuvuuden asioita ja niin edespäin jotka koskettavat kansalaisia suuresti ja näin voisimme laajentaa sitä parlamentaarista käsittelyä tulossa olevien asioiden osalta olisiko tämä mahdollista

arvoisa puhemies eduskunnan kanssa olemme sopineet pääministerin ilmoituksesta voin harkita myöskin toisenlaisia tapoja mutta ilmoituksesta nyt on on sovittu se on myöskin vähän aikataulukysymys sitten miten näitä keretään ja pystytään käsittelemään tämä suomalainen eu kysymyksien parlamentaarinen käsittely on kyllä hyvä ja erittäin erittäin toimiva olen sitä markkinoinut myöskin myöskin kollegoille joilla joilla näyttää olevan vähän kysymyksiä aina siitä onko valtuutusta olemassa ja ja se maan kanta selvä ja jotkut käyvät jopa kesken kokouksen sitten pitämässä kokousta kun haetaan kansallista kantaa meillä on se selkeä käytäntö että suuri valiokunta on on päävastuullisena suomen kannan muodostumisessa ja pidän tätä erittäin hyvänä tulen kyllä huolehtimaan siitä että suuri valiokunta saa kaiken mahdollisen informaation nyt kun näitä tärkeitä tärkeitä kysymyksiä käydään plus tässä koko salissa käydään sitten marraskuussa

uuden lupahakemuksen pohjois suomen aluehallintovirastolle ja haluaa lisätä sulfaattipäästöjänsä sekä korottaa tuotantomääriään viime viikolla helsingin yliopisto julkisti tutkimuksen josta ilmenee että talvivaaran kaivoksen päästöt ovat muuttaneet lähialuejärvet kemiallisesti kerrostuneiksi suola altaiksi joiden pohja on hapeton ja lähes eloton nyt terrafame esittää että purkuputki nuasjärveen pidetään nykyisessä paikassaan ja että sulfaattipäästöjen vuosikiintiötä nostettaisiin viisituhatta tonnia nuasjärveen ja kaksituhattaseitsemänsataa tonnia vanhoille purkureiteille ympäristömuutoksen professori atte korhola on arvioinut myös nuasjärven tilan todennäköisesti romahtavan jo nykyisillä sulfaattipäästöillä jos kysyn ministeri tiilikaiselta onko valtion etu myöntää terrafamen kaivokselle uusi ympäristölupa nykyistä suurempien päästöjen sallimiseksi ja ovatko kaivoksen vakuudet oikealla tasolla toiminnan ympäristö ja taloudelliset riskit huomioiden

arvoisa puhemies on äärimmäisen tärkeää että suomessa sivistysvaltiona on riippumaton ympäristölupaviranomainen tuo ympäristölupaviranomainen tulee käsittelemään tulevien ympäristöhakemusten sisällön ja asettamaan ehtoja myöntämään luvan tai kieltämään poliitikkoina me emme puutu emme kiellä emmekä käske vaan annamme ympäristölupaviranomaisen tehdä itsenäistä työtä ja arvioida tulevia hankkeita olemassa olevan lainsäädännön pohjalta
no niin nyt on mahdollisuus tehdä lisäkysymyksiä tähän aiheeseen
arvoisa puhemies kainuun ely keskus määräsi vuonna kaksituhattaviisitoista talvivaaran ennallistamaan kaksi yhtiön pilaamaa järveä mutta sanoo nyt että talvivaaran seuraajaa terrafamea ei voi pitää korvausvelvollisena ympäristövahingoista on seurannut huomattavia haittoja myös kymmenille lähijärvien kiinteistönomistajille vahingonkorvausvaatimusten summat vaihtelevat muutamasta kymmenestätuhannesta eurosta satoihintuhansiin epäselvää on kuka nämä viulut lopulta maksaa lähtökohtana on kai se että ympäristövahingot ovat konkurssitilanteessakin ensisijaisesti vahingon aiheuttajan korvattavia

arvoisa puhemies nuo päästöt ja tämä lähijärvien tilanne joista puhuttiin tässä raportissa vuonna kaksituhattakaksitoista viiva kaksituhattakolmetoista eli puhuttiin vanhoista laskuista joita näihin järviin oli tullut jotka olivat talvivaaran aikaisia nyt pitää koko ajan huomata terrafamen aikana näitä ei ole tullut päinvastoin näiden järvien tilanteessa on nähtävissä jo parantumista joten se on syytä huomata lupien osalta tilanne menee kuten ministeri tiilikainen sanoi eli lupaviranomainen määrittelee jatkon vakuuksista kysyttiin vakuudet tarkistetaan sen mukaan kuin niitä tarvitaan lisäpäästöjä tarvitaan siihen että tällä hetkellä louhintamäärät ovat ennätyksellisen suuria ja myös siitä saatava hinta on niin hyvä että terrafame on tällä hetkellä jopa erittäin hyvässä taloudellisessa tilanteessa juridisesti tämä korvausmenettely on vielä talvivaaraa koskeva ja siihen juridiseen puoleen ei tietenkään terrafamen puolella ole sitten osuutta

arvoisa puhemies terrafame tietysti puhuttaa ja kantaa paljon sanotaanko tätä mainetaakkaa talvivaaran jäljiltä ja pitää tietenkin erottaa että ne ovat kaksi kaksi eri yhtiötä vuoden kaksituhattakaksitoista aikana ja lähijärven pilaantumisella ole tekemistä nykyisen toimijan kanssa ja vastuuhan pitäisi kantaa sen joka rikkomuksen ja vahingon tekee näinhän se on myös yksityiselämässä yksityisten ihmisten osalta vastuu pitäisi kantaa sen joka vahingon tekee on kuitenkin hyvä että nyt kun tätä vastuunkantajaa ei löydy valtio ottaa vastuun

niin että nykyinen terrafame kantaa vastuun näistä ympäristöasioista ja nämä lähijärvet nuasjärvi oulujärvi me paikalliset asukkaat siellä asumme ovat pysyneet kunnossa ja ovat käyttökelpoisia onko ollut hieman väärä näitten tutkimusten myötä tämä viesti mitä nyt on tullut paikallisille

arvoisa puhemies tuohon kysymyksen alkuosaan liittyvät nuo vastuut silloin jos pilaantumista on aiheutunut ja valitettavasti monienkin suljettujen kaivosten kohdalla on käynyt niin että korvaaviin toimiin varatut rahat eivät ole olleet riittäviä vaan valtio on joutunut sitten lisäbudjettimenettelyn avulla sulkemiskustannuksiin osallistumaan tätä käsittelevä selvitystyö on itse asiassa ympäristöministeriössä käynnistetty eli miten saamme vastaamaan paremmin toisiaan varautumisen ja mahdolliset vahingot toinen kysymys liittyi sitten tähän terrafamen nykyiseen toimintaan noita lupaehtoja jotka lupaviranomainen aikoinaan asetti pidettiin hyvinkin tiukkoina mutta kun tuo terrafamen nykyinen toiminta on hyvin käyntiin lähtenyt käsittääkseni noitten lupaehtojen puitteissa on pystytty toimintaa pyörittämään ja sikäli toiminta on nyt raiteillaan

seuraava kysymys edustaja arhinmäki arvoisa

arvoisa herra puhemies ei tämä ole vain jotain joka tapahtuu tämä on poliittisten päätösten seurausta edellinen hallitus jokaisen kehysriihen jokaisen budjettiriihen yhteydessä laski tulonjakovaikutukset ja mietti päätöksiä sensuuntaisesti miten ne vaikuttavat eri tulonsaajaryhmiin vaikka kuinka puhutte nyt siitä neljän miljardin sopeutuksesta edellinen hallitus teki itse asiassa suuremmat sopeutukset samaan aikaan köyhyys suomessa väheni ja tuloerot kapenivat kysymys on siis siitä minkälaista politiikkaa tehdään te olette tehneet valinnan jossa leikkaatte kaikkein pienituloisimpien sosiaalietuuksia mutta samaan aikaan laskette isotuloisten verotusta vaikkapa apteekkarivähennyksellä arvoisa herra puhemies arvoisa pääministeri eikö nyt olisi aika kääntää politiikan suuntaa ja peruuttaa ensi töiksi ensi vuodelle suunnitellut indeksijäädytykset

arvoisa puhemies edustaja arhinmäki viittaa edellisen hallituksen päätöksiin leikkaukset tehtiin pääasiassa kunnilta ja se on sieltä peruspalveluista ihan suoraan pois

toinen toinen mikä suuresti lisäsi eriarvoisuutta edellisen hallituksen toimissa oli sadantuhannen työttömän lisäys pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi merkittävästi nyt meidän pääpainomme koko tässä hallitustyöskentelyssä on ollut siinä että me saamme työttömille työttömille töitä ja saamme talouden kasvamaan pääsemme siihen siihen taloussykliin missä naapurimaamme ovat olleet jo pitkään meillä on menetetty vuosikymmen tässä mielessä kun puhutaan suomalaisten työllisyydestä tämä pitkäaikaistyöttömyys on yksi yhteiskuntamme suurimpia ongelmia ja eriarvoistumisen suurimpia lähteitä nyt onneksi siinä on tapahtunut käänne nämä nämä luvut ovat edelleenkin liian korkealla mutta nyt mennään oikeaan

arvoisa puhemies arvoisa pääministeri sipilä sanoitte että etuuksia on leikattava pienituloisilta koska koska hehän niitä etuisuuksia saavat tiesittekö että veronalaisista sosiaalietuuksista kymmenen prosenttia menee rikkaimmalle desiilille suomalaisista ja köyhin desiili suomalaisista saa yhdeksän pilkku neljä prosenttia veronalaisista sosiaalietuuksista se tarkoittaa sitä että myös rikkaat saavat tässä maassa paljon sosiaalietuuksia ja että leikkauksia jos niitä haluaa tehdä olisi voinut kohdistaa myös toisin kuin niihin perusturvaetuuksiin joita kaikkein köyhimmät saavat myös tämä oli valinta ei suinkaan matemaattinen välttämättömyys

kuten edustaja kontula toteaa että sosiaaliturvajärjestelmä on moniulotteinen meillä on sellaisia universaaleja etuuksia kuten vaikkapa lapsilisä tai äitiyspakkaus jotka tuloista riippumatta kuuluvat kaikille kansalaisille esimerkiksi lapsilisä on tulontasaus ikään kuin perheellisten ja perheettömien kansalaisten välillä en tiedä onko tässä tulkittavissa että vasemmistoliitto olisi halukas luopumaan lapsilisistä nykyjärjestelmästä se on tietysti asia erikseen totean myös että tämän hallituksen budjettiriihessä tehdyissä ratkaisuissa kävimme kyllä hyvin tarkasti läpi niitä kipeimpien väestöryhmien taloudellisia kysymyksiä

varhaiskasvatuksen maksuttoman joukon kasvattamisesta sekä vaikkapa sitä että pitkään vähimmäispäivärahat ovat olleet alemmalla tasolla ja nyt kykenemme niitä nostamaan

arvoisa arvoisa puhemies pääministeri sipilä tässä sanoi että nyt on jouduttu tekemään päätöksiä jotka lisäävät tuloeroja oppositiojohtaja sipilä tässä salissa oli eri mieltä hän lupasi ennen vaaleja että kenenkään etuuksien tasoa ei leikata ei senttiäkään nyt tasoa on leikattu on eläkeläisiltä leikattu opiskelijoilta neljännes opintotuesta pois ja nämä leikkaukset indeksin muodossa muodossa tulevat jatkumaan vielä kaksi vuotta leikkaukset tulevat jatkumaan kasvua on mutta nyt iso osa väestöstä on jäämässä tämän kasvun ulkopuolelle arvoisa puhemies vakava kysymys kuuluu kuuluuko hallituksen mielestä kasvu kaikille ensimmäinen askel olisi arvioida hallituksen omien päätöksien vaikutukset eriarvoisuuteen te olette kolme vuotta kieltäytyneet sitä tekemään arvoisa pääministeri ensimmäinen askel olisi se että nyt te suostuisitte tekemään itse arvion siitä miten päätöksenne vaikuttavat tuloeroihin voitteko muuttaa tässä linjaanne
arvoisa puhemies se on totta että indeksejä on jäädytetty ja tätä juuri tarkoitin silloin tässä salissa ja myöskin se oli monien puolueiden myöskin oman puolueeni vaaliohjelmassa jos oikein muistan se oli myöskin sdpn vaaliohjelmassa indeksijäädyttäminen on yksi tapa se pitää paikkansa että koska hallitusohjelmassa arvioitiin tietty tietty inflaatiokehitys niin teimme sen nolla pilkku kahdeksankymmenenviiden prosentin leikkauksen se pitää paikkansa se on tasoleikkaus ja korvasimme sillä sen indeksin leikkauksen mikä mikä jäi arvioitua pienemmäksi pienemmäksi se on totta mutta hyvinvointiyhteiskunnan perusteet on nyt pelastettu kun tämä syöksykierre on saatu oikaistua jos me olisimme jatkaneet tätä samaa syöksykierrettä niin kyllä olisi kohta kaikilla meillä multaa suussa emmekä pystyisi pelastamaan hyvinvointiyhteiskuntaa se on myöskin myöskin näitten palveluiden ja etuuksien kannalta aivan välttämätöntä että meidän taloutemme on kunnossa ja nyt se on tehty

otamme vielä yhden kysymyksen edustaja mölsä
arvoisa puhemies me siniset olemme huolissamme suomen asuntopolitiikan tilasta pääkaupunkiseudun asunto ongelmat vaarantavat koko suomen kasvua ja kilpailukykyä todetaan tiistaina julkaistussa tarkastusvaliokunnan tilaamassa tutkimuksessa joka käsittelee asuntopolitiikan kehittämiskohteita selvityksen mukaan keskeistä kysynnän ja tarjonnan kohtaanto ongelma joka näkyy pääkaupunkiseudun asuntojen hintojen ja vuokrien huomattavana nousuna ja vastaavasti tyhjinä asuntoina ongelmana syrjäseuduilla enenevässä määrin ihmisten nettotuloista iso osa menee jo pelkästään asumiseen tämän jälkeen arjen pyörittäminen voi olla hankalaa varsinkin lapsiperheissä selvityksen mukaan ainoa keino hillitä hintojen ja vuokrien nousua pääkaupunkiseudulla on asuntotarjonnan lisääminen ministeri tiilikainen mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä taikka on ryhtynyt hillitäkseen asumiskustannuksia ja millä tavoin edellä mainittu kohtaanto ongelma

arvoisa puhemies hallituksen kärkihankkeita joita on toteutettu on asuntorakentamisen lisääminen juuri niille alueille missä pula on suurin ja hinnat karkaavat tässä on onnistuttu hyvin siinä missä viime vaalikaudella asuntotuotanto aleni vuosi vuodelta tällä vaalikaudella se on noussut noin viisikymmentä prosenttia asuntoaloituksissa edellisen hallituksen saannoksiin verrattuna mikä ilahduttavaa myös tuo valtion tukema kohtuuhintainen asuntotuotanto on saatu korkeammalle tasolle kuin aiemmin nyt rakentamisessa edetään tuotantoluvuissa korkeammalla kuin koskaan kahteenkymmeneen vuoteen joten volyymi on saatu liikkeelle edelleen täytyy kuitenkin jatkaa sitä että erityisesti edullisia asuntoja olisi tarjolla siksi uudistamme tuota pitkää korkotukimallia jossa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä keskustelu alkaa

ensimmäisenä valiokunnan puheenjohtaja haataisen esittelypuheenvuoro

ja terveysvaliokunta on käsitellyt hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta tämä laki tulee olemaan määräaikainen tässä tässä käytännössä ehdotetaan säädettäväksi jolla eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskorkoa alennetaan väliaikaisesti väliaikaisesti perusteluna tässä on pidetty sitä että maatilojen maksuvalmius on viime vuosina heikentynyt erityisen voimakkaasti erityisesti venäjän asettaman elintarvikkeiden tuontikiellon sekä myös euroopan unionissa vuoden kaksituhattaviisitoista maaliskuussa tapahtuneen maitokiintiöistä luopumisen johdosta kuulimme asiantuntijat ja tämä mietintö on yksimielinen joten valiokunta esittää että eduskunta hyväksyy muuttamattomana tämän hallituksen esityksen numero seitsemänkymmentäyhdeksän

arvoisa puhemies

jotka eivät ole olleet yrittä jien omassa hallinnassa maatilojen maksuvalmius on heikentynyt oleellisesti esimerkiksi maidon tuottajahinta on laskenut parissa vuodessa ennätysalhaalle ja yhä useampi tilallinen joutuu lopettamaan alan syvenevän kriisin vuoksi tämä johtuu edelleen osaltaan venäjän elokuussa kaksituhattaneljätoista asettamasta elintarvikkeiden tuontikiellosta ja osaltaan euroopan unionissa vuoden kaksituhattaviisitoista maaliskuussa tapahtuneesta maitokiintiöistä esimerkiksi joensuussa sijaitseva valion tehdas jalostaa vuosittain noin satayhdeksänkymmentä miljoonaa litraa maitoa joensuussa jalostetaan joka päivä noin tuhannen tilan maidot ja näistä tiloista puolet sijaitsee pohjois karjalassa valion joensuun tehtaan työllistävä vaikutus alueella on siten huomattava venäjän vientikielto vaikuttaa erityisesti rajan pinnassa oleviin tuottajiin myllyihin ja meijereihin tälläkin hetkellä maatalousyrittäjät ovat täysin suurliikkeiden ja hallituksen päätöksien varassa heidän neuvotteluasemansa on aivan olematon viljelijöiden saama osuus kotimaisen ruuan hinnasta on elintarvikeketjun pienin vaikka työmäärä on suurin tiedän itsekin maatiloja joissa laskuja ei enää avata mieli on alamaissa keinoja selviytyä lainoista ja muista maksuista ei enää ole ollut laskujen kasautuessa ja tulojen vähetessä elämää kannattelevat voimat jossain vaiheessa yksinkertaisesti loppuvat näistä ikävistä tapauksista on uutisoitu säännöllisesti lehdissä mielestäni joilla on henkisesti vaikeaa laskujen kanssa tulisi hakea apua mieluummin terveyskeskuksesta kuin rauta tai viinakaupasta maatalousyrittäjillä on lisääntyvästi vaikeuksia selviytyä normaalin toiminnan aiheuttamista juoksevista kustannuksista tai velkojen lyhennyksistä eikä tämä sateinen kesä ainakaan edesauta asiaa millään tavoin tämä hallituksen esitys antaa osaltaan uutta uskoa maatalouteen tämä ei kuitenkaan yksin riitä on oltava myös muita keinoja jaksamisen helpottamiseksi on olemassa tietenkin monenlaista terapiaa mutta sekään ei kuitenkaan vapauta veloista eikä arjen pyörittämisen ongelmista tarvitaan maatalousongelmien ymmärtämistä sekä siihen monipuolista keinovalikoimaa yhtenä mainitsen tuetut lomat esimerkiksi maaseudun terveys ja lomahuolto ryn kautta joka on stean tuella toimiva järjestö tuettua lomaa voivat hakea eri ikäiset suomessa vakituisesti asuvat henkilöt joilla ei ole muuten mahdollisuutta lomailuun ja mielestäni maatalouden harjoittajat ovat juuri tällainen ryhmä samantapaisia tuettuja lomia löytyy myös muualta kun vain osaa nettiä käyttää tämä ja vastaavat lomat olisivat yksi keino jaksaa vaativassa ammatissa edelleen joka tapauksessa tämä hallituksen esitys viivästyskoron alentamisesta on tarkoituksenmukainen esityksellä turvataan muun muassa sairaus ja vanhempainpäivärahojen ja tulevien eläkkeiden tasoa sekä ehkäistään ulosottovelan syntymistä

arvoisa herra puhemies tällä hallituksen esityksellä ehdotetaan säädettäväksi määräaikainen laki maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta ja on tarkoitus olla voimassa vuoteen kaksituhattakahdeksantoista kun on itse maalta kotoisin ja maatalossa lapsuuttaan viettänyt niin pystyy eläytymään jo siihen sielunmaailmaan mitä maaseudulla ja maatalossa tapahtuu maatalouden toimintaympäristön muutokset ja siitä syystä seuranneet maksuvaikeudet ovat arkipäivää hyvin monelle maanviljelijälle säätilassa tapahtuneiden ääri ilmiöiden myös venäjän elokuussa kaksituhattaneljätoista asettaman elintarvikkeiden tuontikiellon ja maitokiintiöistä luopumisen johdosta tilanteet ovat olleet hyvin vaikeita on surullista kuulla että siellä perheissä mietitään uskaltaako avata sitä laskua ja millä tavalla siihen reagoisi meidän täytyy tehdä kaikkemme jotta me voimme tukea suomalaista maanviljelijää ja maataloutta ja auttaa näitä ihmisiä myös selviämään sitten siitä arjesta

terveysvaliokunnassa tämän hyväksyimme paitsi että näin hyvä lakiesitys tässä on meillä niin tämän lain toteutumista ja sen vaikutuksia on kyllä seurattava tulevina vuosina ja sitten jossakin vaiheessa myös pohdittava sitä olivatko nämä toimet riittäviä ja pitäisikö tätä lakiesitystä kenties jatkaa myös eteenpäin millainen on se tilanne ja näkymä sitten kaksituhattakahdeksantoista tämä lakiesitys on hyvä ja ja tätä kyllä kannatamme ja näemme että se on erittäin hyvä maaseudulle ja

puhemies maatalouden toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia jotka ovat aiheuttaneet kannattavuusongelmia ja oleellisesti heikentäneet maatalousyrittäjien toimeentulomahdollisuuksia heistä riippumattomista syistä tuottajahinnat ja tuotannon kannattavuus ovat laskeneet voimakkaasti jo vuosia viime vuosien vaikea taloudellinen tilanne on lisännyt maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien eläke ryhmähenki ja tapaturmavakuutusten maksuaikapyyntöjä huolestuttavan paljon maksuaikojen pidentäminen on kuitenkin vähentänyt luottotappioihin kirjattavia maksuja alentamalla viivästyskorkoa pystytään konkreettisesti helpottamaan niiden maksuvaikeuksissa olevien maatalousyrittäjien tilannetta joiden kassavarat eivät riitä vakuutusmaksujen maksamiseen eräpäivään mennessä tällä toimella pyritään ennalta ehkäisemään ulosoton velkakierrettä tai sen lisääntymistä sekä köyhyyttä ja inhimillistä hätää arvoisa puhemies samalla turvataan maatalousyrittäjien sitoutuminen eläkejärjestelmään oikealla tasolla myel vakuutuksen työtulojen säilyttäminen mahdollisimman vakaana pitkällä aikavälillä on kannatettavaa niin maatalousyrittäjien kuin julkisenkin talouden näkökulmasta näin vältetään se tilanne että yrittäjä yrittäisi pienentää työtulon työtulon suuruutta silloin jos vakuutusmaksuja ei pystytä todellisilla työtulotiedoilla maksamaan on muistettava että reaalityötulosta maksettava vakuutusmaksu vaikuttaa myös aikanaan saatavan eläkkeen määrään arvoisa puhemies sininen ryhmä pitää hallituksen esittämää määräaikaista työeläkevakuutuksen ja ryhmähenkivakuutuksien viivästyskoron alentamista kannatettavana markkinatilanteen jatkuessa haastavana meidän on tuettava suomalaista ruuantuotantoa ja ruuan tuottajia suomalainen elintarviketuotanto ruokahuolto liittyy vahvasti huoltovarmuusasioihin ja jo senkin vuoksi kotimainen tuotanto koko suomessa pitää turvata

arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esitys on hyvä ja kannatettava on surullista että viime vuonna neljätuhattaviisisataa tapausta haki lykkäystä mata ja myel maksuihin onko tämä esitys sitten merkityksellinen merkityksellinen se on osa maanviljelijöiden kriisipakettia tämä kriisipaketti on jo merkityksellinen soisin tosin kaikkien sen osien toteutuvan aina sitä kiinteistöverohelpotusta myöten mitä toivottavasti selvitellään onnistuuko se eun puitteissa meillä aivan samoin kuin ruotsissa niin että että investoineet tilat eivät joutuisi kiinteistöverokorotuksien maksumiehiksi tässä on jo tullut hyvää perustelua siitä miksi viljelijöiden tilanne on on niin heikko siihen on vaikuttanut venäjän vastapakotepolitiikka siihen on on vaikuttanut kiintiöiden poistuminen ja siihen vääristyneet markkinat ja se mitä voisimme kaikista eniten tässä laitoksessa tehdä viljelijöiden toimeentulon hyväksi on jo yhteisesti ruokapoliittisen selonteon yhteydessä päätetty koetamme elintarvikemarkkinoihin vaikuttaa niin että hinnanmuodostus siellä olisi oikeudenmukaisempaa hienoa että siihen koko eduskunta sitoutui ja toivottavasti tätä asiaa nyt saadaan eteenpäin hyvä asia on tietysti omalta osaltaan myös esimerkiksi se että budjetissa löytyi välitä viljelijästä projektille rahaa ja hyvä asia on se että lomitusjärjestelmää koetetaan kehittää niin että viljelijät senkin myötä paremmin jaksavat

arvoisa herra puhemies asia joka helposti voisi levitä niin kuin jokisen eväät tässä on paljon hyviä hyviä kohtia joita pitäisi laajentaa ehkä muuallekin kuin yhden elinkeinon ympärille mutta on erityisen tärkeätä että hallitus

että koko eduskunta koska mietintö on hyvässä hengessä tehty sillä on totta että valtio on omalla reagoinnillaan eussa tuonut tämän yhden elinkeinonharjoittajaryhmän kaikkein suurimpaan ahdinkoon venäjä pakotteitten vuoksi mikä on ollut se vastapallo mikä tuli sitä kautta että suomi eun yhtenä jäsenmaana lähtee oikeastaan yhdysvaltain toimesta tähän pakotepolitiikkaan

nyt ihmettelenkin miksei edustaja heinosella ole tässä kohdassa puheenvuoroa mutta ehkä se sieltä tulee tarvitaan aina niitä edustajia jotka todella tietävät kaikesta kaiken viivästyskorko on sellainen elementti jota tässä kohtaa on hyvä käyttää vaikka se on pieni ja osaltaan hieman symbolinen tässä keskustelussa olisi hyvä avata myös mitä tarkoittaa kun viivästyskorkoja ja muita viivästyskorkoihin liittyviä perintäkustannuksia on siellä ketjun päässä nyt meidän tulisi varmistua siitä että kun viivästyskorkoja tulee niin seuraamme kuinka pankit reagoivat ottavatko ne jollakin tavoin niin kuin korkotukien osalta on helposti ollut aiemmin nähtävissä

arvoisa herra puhemies otan siis oikeuden hieman sivuta tätä asiaa toisestakin näkökulmasta ja se on se että kun me täällä teemme hyviä päätöksiä niin pitää pystyä myös seuraamaan ja arvioimaan meidän hyvien päätöstemme vaikutuksia

saa sitä viivästyskorkoon liittyvää helpotusta lisäksi joku toinen taho joka hyötyy näistä meidän hyvistä päätöksistämme kyllä tässä investointien osalta on ollut yleensä se käytäntö että jos yhteiskunta investointeihin antaa valtion toimesta tukea niin pankki rahoitusta ja lainoitusta suunnitellessaan on kyllä sen ulosmitannut saman tien tämä on se tärkeä asia että meillä eduskunnassa pohditaan aina tekemiemme päätösten vaikutuksia myös siltä osin että seuraamme ainakin mitä tästä tulee ja mitä seuraavissa seuraavissa asioissa yleensäkin tulee minun mielestäni on erittäin hienoa että eduskunta ymmärtää sellaista elinkeinonharjoittajaryhmää joka tässä kohtaa on näiden pakotteitten osalta joutunut kaikkein suurimpaan ahdinkoon venäjän vastapakotteiden vuoksi toki näitä elinkeinotoimenharjoittajia tässä maassa on paljon isompikin joukko kuin vain maatalousyrittäjät arvoisa puhemies kiinteistöverot ovat yksi asia nyt en hyppää sen enempää sivuun mutta täytyy sanoa että tätä on hyvä myös tarkastella niitten leskimummojen ja pappojen osalta jotka ovat siellä isojen kiinteistöverojen ahdingossa
arvoisa puhemies itse olen tottunut suhtautumaan asiallisesti edustajakollegoihin mutta jokainen tietysti tyylillään arvoisa puhemies edustaja myllykoski omassa puheenvuorossaan toi esille että suomi olisi venäjä pakotteissa mukana yhdysvaltain takia tämähän ei luonnollisestikaan pidä paikkaansa vaan me olemme niissä venäjän takia mukana venäjän toimet ovat syy siihen että suomi on mukana venäjä pakotteissa venäjä loukkasi kaikkia kansainvälisiä sopimuksia valloittamalla itsenäiseltä valtiolta yhden osan krimin niemimaan ei tämäntyyppistä asiaa voi katsoa sivusta ja sen takia eu ja suomi osana sitä on mukana näissä venäjän vastaisissa pakotteissa ja minun mielestäni niissä pitää olla mukana niin kauan kunnes venäjä ryhtyy toimimaan jälleen yhteisten sopimusten ja pelisääntöjen mukaisesti ja kunnioittamaan itsenäisiä valtioita ainakin itse toivoisin ja uskoisin että ukraina olisi toiminut samalla tavalla jos venäjä olisi meiltä ryöstänyt osan meidän itsenäisen maamme maaperää niin kuin tällä kertaa ukrainalle tapahtui

ja ja myös erilaisista uhista on puhuttu ja puhuin niin myös suomalainen ruoka on osa huoltovarmuutta ja siinäkin mielessä tärkeä tärkeä kokonaisuuden

arvoisa herra puhemies pahoittelen jos olen käyttäytynyt epäkunnioitettavasti mutta tässä kohtaa on pakko todeta että edustaja heinonen on tästä lähtökohdasta aivan oikeassa lähdin siitä mistä pakotekeskustelu sitten alkoi ja sitä kävin läpi on totta ettemme voi tietenkään hyväksyä minkään maan toimia kun jonkun toisen maan suvereniteettia loukataan se on päivänselvä asia siinä mielessä sitä keskustelua en tässä lähtenyt käymään vaan siksi minkä kautta tähän sitten lähdettiin ja minkä takia olemme siinä tilanteessa että keskustelemme täällä nyt juuri siitä että tämä sektori on erityisissä vaikeuksissa suomessa

puhemies viivästyskorkoasia perustuu siis korkolakiin ja korkotaso on laissa määritelty yhdeksänkymmentä luvulta muistamme jopa kuudentoista prosentin korkoprosentteja ja monia muitakin on ollut mutta tällaista alentamista ei ole laissa määritelty mela on omalla päätöksellään laskenut viivästyskorkoa koska maataloudessa haastava tilanne on jatkunut siksi on tämä määräaikainen laki

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa herra puhemies esittelen nyt eduskunnalle lakialoitteeni laiksi rikoslain seitsemäntoista luvun muuttamisesta

estää ennakolta oikeudenloukkauksia ja häiriöitä poistaa tapahtuneet häiriöt sekä selvittää tapahtuneet oikeudenloukkaukset yksi suomeen viimeisten kymmenen vuoden aikana rantautunut häiriöitä aiheuttava ilmiö on organisoitu kerjääminen viranomaisarvioiden mukaan suomessa on vuosittain erityisesti kesäaikaan satoja kerjäläisiä ilmiö on viime vuosina laajentunut paikallisesta pääkaupunkiseudun ilmiöstä lähes koko maahan myös kotimaakuntaani lappiin on todettu että suomen perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden kerjätä ja tähän oikeuteen ei voida puuttua sen sijaan viranomaiset ovat saaneet viime vuosina viitteitä siitä että osa maassa tapahtuvasta kerjäämisestä on järjestäytyneen rikollisuuden organisoimaa tällaiseen ilmiöön puolestaan voidaan puuttua mikäli siinä havaitaan ihmiskaupalle tyypillisiä piirteitä mutta muuten rikoslainsäädäntömme ei kriminalisoi taloudellisessa hyötymistarkoituksessa toteutettua kerjäämistä kerjäläiset lähtevät usein pakoon kotimaansa huonoja elinolosuhteita mutta joukossa on sellaisia jotka lähtevät kerjäämään ammattimaisesti ja organisoidusti parhaiten kerjäläisongelmaan puututaan parantamalla elinolosuhteita kerjäläisten kotimaassa mutta organisoidun kerjäämisen kieltäminen veisi toiminnasta pois ammattimaisuuden ja siihen liittyvän hyväksikäytön se ei edelleenkään estäisi kenenkään perustuslailliseksi todettua oikeutta kerjätä se puuttuisi ainoastaan toimintaan jossa joku yrittää hyötyä hädänalaisen ihmisen tilanteesta arvoisa herra puhemies puuttumalla organisoituun kerjäämiseen varmistaisimme että toiminta ei ole järjestäytyneen rikollisuuden käsissä ja antaisimme selkeän signaalin siitä että suomeen emme tällaista halua

samalla estettäisiin osaltaan ilmiön takana olevaa järjestäytynyttä rikollisuutta ja poistettaisiin siltä ansaintamahdollisuudet kerjäämisen organisoinnin kriminalisointia puoltaa se että tätä toimintaa voidaan hyvillä perusteilla verrata paritukseen haluan lopuksi vielä kiittää kaikkia niitä yli kahdeksaakymmentä kansanedustajaa kaikista puolueista rkptä lukuun ottamatta jotka ovat tämän lakialoitteeni

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikalla olijat

on ihan perusteltua tehdä tämä korjaus rikoslakiin organisoidun kerjäämisen kriminalisoimiseksi eli estetään yksi kerjäämisen ongelmista eli rikollinen toiminta mitä sen taustalla tässä lakialoitteessa todetaan että suomen perustuslaki takaisi jokaiselle oikeuden kerjätä ja olisi myös todettu että tähän oikeuteen ei voitaisi puuttua itse en tällä tavalla ole tilannetta kyllä tulkinnut enkä ymmärtänyt

tämä kerjäämisen kieltäminen siis pitää edelleen pitää keskustelussa mukana vaikka tämä kärnän esitys etenisikin ja ja toivottavasti etenee kerjäämisen kiellon perustuslaillisia ongelmia ovat tietääkseni esille nostaneet ainoastaan muutamat perustuslakiasiantuntijat helsingin sanomissahan kun tätä asiaa on on julkisuudessa käsitelty kaksi asiantuntijaa tähän tähän puuttui ja ja totesi martin scheinin muun muassa että on hyvin vaikea nähdä että lopputuloksena voisi olla muuta kuin romaneja syrjivä lainsäädäntö ja professori tuomas ojanen jatkoi että tosiasiassa laki syrjisi kerjääviä romaneja jos tämä on tulkinta siihen että kerjäämisen kieltäminen olisi perustuslain vastaista niin niin hämmästelen sitä sillä kerjääminenhän kiellettäisiin kaikilta tämän tämän lain myötä mitä mitä hallituskin on aiemmin esittänyt ja ja professori tuomas ojanen toteaa että euroopan ihmisoikeussopimuksessa syrjinnän kielto on niin ehdoton että siitä ei voi poiketa edes poikkeusoloissa kuten sodan aikana ja näin poispäin sen takia

kerjääminen on rikoslailla kielletty koko maassa myös hollannissa kunta voi kieltää kerjäämisen alueellaan isossa britanniassa kerjääminen on koko maassa lailla kielletty espanjassa on on kieltoja kerjäämiseen itävallassa säädökset on tehty osavaltiotasolla ja organisoitu kerjääminen on kielletty ja myös sveitsissä päätösvalta on paikallishallinnolla ja kerjääminen on kielletty useilla alueilla sen takia ihmettelen sitä että

kerjäämisen kieltäminen olisi siis euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaista jos nämä valtiot ovat ovat kuitenkin näitä toimia voineet tehdä arvoisa puhemies miksi itse sitten kannatan kerjäämisen kieltämistä laajemmin kuin pelkästään tämän organisoinnin tässä lakiesityksessä esille tuodaan minulle ne lähtökohdat löytyvät siitä että meillä on suomessa hyvinvointiyhteiskunta missä ei pidä kenenkään joutua elääkseen kerjäämään se on yksi lähtökohta toisena sitten on tämä mihin edustaja kärnän lakialoite pureutuu eli tämä rikollisuus joka on tässä ympärillä siinä on jo kaksi sellaista vahvaa perustetta sille että mielestäni kerjääminen pitäisi kieltää kerjääminen julkisilla paikoilla ei ole ihmisarvoinen tapa hankkia elantoa ja ja siinä vielä vaikkapa kolmas syy siihen miksi kerjääminen pitäisi kriminalisoida hallituksen esitys kolmesataakolmekymmentä kaksituhattakymmenen vp lähti siitä että meillä kriminalisoitaisiin kerjääminen en ole ymmärtänyt niin että tämä hallituksen esitys olisi perustuslain vastaiseksi ainakaan toistaiseksi todettu vaan tämä hallituksen esitys raukesi sen takia että tämä annettiin niin lähellä vaaleja tämä olisi itse asiassa suoraan

auttaa näitä ihmisiä jotka tällä hetkelläkin kerjäävät tuolla toisten pakottamina

arvoisa puhemies puheenvuoroni jakautuu kahteen osaan joista ensimmäisessä koetan hiukan tarkentaa ja kyseenalaistaa aloitteeseen liittyviä faktatieto ongelmia ja ja toisessa osassa puhun erityisesti parituslainsäädäntöön liittyvistä ongelmista koska malli tähän lakiesitykseen on otettu parituslainsäädännön puolelta ja ja siihen liittyy isoja heikkouksia ensinnäkin aloitteessa todetaan että suomeen on viimeisen kymmenen vuoden aikana rantautunut häiriötä aiheuttava ilmiö organisoitu kerjääminen tässä ei tarkemmin määritellä mitä tämä pelottavalta kuulostava organisoitu kerjääminen on mutta käytännössähän kysymys on siitä että kerjäämään tulevat henkilöt tulevat maahan usein perheyhteisöinä kuten esimerkiksi tutkija jenni lehtonen vuodelta kaksituhattakuusitoista toteaa kysymys ei ole suinkaan laajasta kansainvälisen rikollisuuden organisoimasta organisoimasta toiminnasta vaan hyvin tyypillisesti tämäntyyppisissä kulttuureissa esiintyvästä perheen sisäisestä ja perheiden välisestä yhteistyöstä jos lakialoitteen tekijällä on jotakin muuta tietoa tästä organisoinnista se tieto mitä julkisuudessa on ollut saatavilla niin kovasti haluaisin tietää muutakin kuin epämääräiset viittaukset joihinkin viranomaistietoihin tässä esitetään myös määräarvio että suomessa erityisesti kesäaikaan olisi satoja kerjäläisiä nyt jos ollaan tarkkoja niin on hyvä kuitenkin huomata että meillähän ei ole satoja kerjäläisiä meillä on satoja bulgariasta ja romaniasta tulevia henkilöitä joiden joukosta eräät kerjäävät muut tekevät sitten muita asioita sitä isoa numeroa tuolla kaduilla myyvät kukkia keräävät pulloja tekevät myös pieniä rikoksia mitä kukin tekee mutta kerjäläisiä meillä ei ole suomessa satoja tästä muistuttaa muun muassa olli salin kerjäläistyöryhmän puheenjohtaja haastattelussaan edelleen kun tämä perheyhteisöjen yhteistoiminta nyt sitten kiellettäisiin niin aloitteessa sanotaan että tämä ei edelleenkään estäisi yksittäisten ihmisten kerjäämistä kyllä estäisi nimittäin jos tehtäisiin niin tiukka organisoinnin kielto kuin laissa esitetään näillä ihmisillä ei olisi mahdollisuutta tulla suomeen suomeen he pääsevät nimenomaan sen takia että he liikkuvat perheyhteisöinä autot täyteen lastattuina ja saavat sitä kautta matkakustannukset painettua niin alas että he ylipäätään pääsevät matkustamaan niin kauas kotoa käytännössä siis toimiva organisoinnin kielto johtaisi siihen että kerjääminen ainakin muualta tänne tulevien ihmisten kerjääminen kiellettäisiin edelleen aloitteessa todetaan että viranomaiset ovat saaneet viime vuosina viitteitä että osa maassa tapahtuvasta kerjäämisestä on järjestäytyneen rikollisuuden organisoimaa no ne tiedot mitä olen itse saanut käsiini olen koettanut tätä lähipäivinä sekä tietopalvelun kautta että sitten itse lehdistä ja tutkimuksia lukemalla eivät kyllä kerro näin minä en löytänyt yhtään viitettä siitä että suomessa oltaisiin havaittu taustalla järjestäytynyttä rikollisuutta nimenomaan kerjäämisessä todella haluaisin siihen lähteeseen tutustua jos sellainen on olemassa ellei se nyt ole kovin salainen jos kerran tietopalvelukaan ei sitä onnistu minulle löytämään edelleen täällä todetaan että tällä nimenomaan pyritään estämään ammattimaista kerjäämistä minä haluaisin tietää miten jako ammattimaiseen ja amatöörikerjäämiseen tai mitä tämä muu kerjääminen nyt sitten olisikaan tehdään ja miksi ja millaisessa tilanteessa kerjääminen muuttuu sillä lailla ammattimaiseksi että se on yhteiskunnan kannalta epätoivottava ilmiö no niin nämä siis käytännön ongelmista liittyen tähän tähän perusteluosan argumentointipohjaan sitten tästä parituksesta meillähän on ollut nyt muutaman vuoden tarkistettu parituslaki ja sen isoin ongelma on että se on edelleen niin epäselvä että edes oikeuskäytännön kautta ja sen jälkeen me emme vieläkään tiedä mikä oikeastaan on suomessa sitä paritusta joka laissa on määritelty sen sen merkitys on niin lavea ja kattaa niin suuren osan erilaisia toimintoja että että tässä edelleen on ikään kuin semmoinen epäselvä oikeustila että odotellaan että eiköhän se siitä ajan myötä sitten selkiä ja kun oikeustila on epäselvä niin se johtaa siihen että välttääkseen syyllistymästä paritukseen ihmiset toimivat ennalta ehkäisevästi silloin kun tämä uusi parituslaki astui voimaan venäläiset naiset eivät saaneet vuokra asuntoja suomessa vuokrattua sen takia että vuokranantajat pelkäsivät että he syyllistyvät paritukseen jo pelkästään sillä että potentiaalisesti seksin myyjäksi kuvittelemalleen henkilölle ovat vuokranneet asunnon eli epäselvästä lainsäädännöstä ei ole haittaa pelkästään pelkästään niille ihmisille joihin se suoraan kohdistuu vaan myös ihmisille joilla ei ole välttämättä yhtään mitään tekemistä sen lain kanssa edelleen laki johtaa siihen että meillä on suomessa oikeuskäytännössä tapauksia joissa sentyyppinen toiminta jossa ei voida nähdä mitään riistoa ja hyväksikäyttöä tuomittu verraten ankarasti esimerkiksi keissi siitä kun kaksi thaimaalaista ystävätärtä tuomittiin toistensa parituksesta koska he olivat yhteistoiminnassa pyörittäneet seksibisnestä siinä ei tietenkään ollut kysymys sentyyppisestä hyväksikäyttö tai riistosuhteesta joka lainsäätäjällä todennäköisesti oli ollut mielessään silloin kun hän oli parituslainsäädäntöä säätänyt edelleen meidän parituslainsäädännön ongelma on se että se on johtanut siihen että seksikaupan piirissä tavattua ihmiskauppaa on tuomittu lievemmillä rikosnimikkeillä kuin työperäistä ihmiskauppaa minkä jatkoseuraus on ollut se että seksityöntekijän asema on heikompi ihmiskaupan uhrina kuin silloin jos hän on joutunut ihmiskaupatuksi vaikkapa ravintolatyöhön edelleen

ongelmana on että

se on niin sanottu uhriton rikos se ei anna seksityöntekijälle sellaista uhrin asemaa jossa hän voisi olla varma saavansa oikeusapua tai jossa hän voisi hakea korvauksia häneltä mahdollisesti viedystä omaisuudesta eli tässä esitetään nyt tehtäväksi lakia

erittäin ongelmallisen parituspykälän pohjalta

tämä rinnastus joka itsessään on hankala perustellaan yksinkertaisesti toteamalla että toimintaa voidaan hyvillä perustein verrata paritukseen ilman että sanallakaan kerrotaan mitä ne hyvät perusteet ovat minä en näe mitään muuta kuin huonoja perusteita

arvoisa herra puhemies arvoisat kollegat edustaja kärnä on tehnyt aloitteen tärkeästä asiasta ja tässä aloitteessa on hyvä tarkoitus itse en kuitenkaan voinut aloitetta allekirjoittaa sen vuoksi että aloitteen perusteluissa kerrotaan suomen perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden kerjätä ja ja on todettu että tähän oikeuteen ei voida puuttua itse en löydä ja olen perustuslakia lukuisia kertoja lukenut sieltä säädöstä joka kieltäisi kerjäämisen kieltämisen enkä tiedä missä olisi todettu että tähän oikeuteen ei voida puuttua ei ainakaan eduskunnan perustuslakivaliokunnassa palaan tähän juridiseen valtiosääntöiseen puoleen kohta sitä ennen totean pari asiaa ensinnäkin totean edustaja kontulan ansiokkaan puheenvuoron johdosta että ilmeisesti tämä edustaja kärnän tässä tavoittelema rajankäynti kerjäämisen kieltämisen ja sitten tällaisen organisoidun kerjäämisen kieltämisen välillä ja siihen liittyvät ongelmat ovat parhaiten ratkaistavissa siten että lakivaliokunta käsitellessään tätä aloitetta päätyy kerjäämisen kokonaiskieltämiseen jolloin näitä edustaja kontulan mainitsemia rajankäyntiongelmia ei olisi

ei ole ihmisarvoinen tapa elättää itsensä ja tähän on turha vastata että eipä se näiden kerjääjien elämä siellä romaniassa tai bulgariassa sorrettuna syrjittynä romanivähemmistöön kuuluvina ihmisinäkään ole niin kovin ihmisarvoista valitettavasti tämä on totta mutta se että se elämä ei sielläkään ole kovin ihmisarvoista ei ole peruste että sallisimme tämmöisen ihmisarvonvastaisen itsensä elättämisen suomessa aivan ehkä monen mielestä brutaalina rinnastuksena haluan kuitenkin sanoa että lehtitietojen mukaan pietarin alueella on alaikäisiä lapsia jotka myyvät itseään kadulla no se ei ole mikään peruste että me helsingissä sallisimme sieltä tulleiden alaikäisten lasten myydä itseään kadulla perustellen sitä sillä että ei se niiden elämä siellä pietarissakaan ole sen parempaa toinen syy miksi haluan kieltää kerjäämisen on aika periaatteellinen suomessa on tehty vuosikymmeniä töitä tässä salissa meidän edeltäjämme ovat tehneet vuosikymmeniä töitä että suomesta tulisi sellainen hyvinvointiyhteiskunta jossa kenenkään ei tarvitse kerjätä elääkseen ja tähän olemme päässeet olemme päässeet tilanteeseen jossa suomessa kenenkään ei tarvitse kerjätä elääkseen ja kun tähän olemme päässeet olisi mielestäni todella epätarkoituksenmukaista ja on epätarkoituksenmukaista että me toivotamme muista maista euroopasta tai maailmalta ihmisiä tervetulleiksi suomeen kerjäämään kolmas syy on se että tähän ilmiöön suomessa liittyy myös näiden kerjäävien ihmisten hyväksikäyttöä ja neljäs syy on se että usein tällaiseen ilmiöön liittyy myös erilaista pienempää tai joskus isompaa oheisrikollisuutta tähän usein vastataan kun haluan kieltää kerjäämisen että kerjäämisen kieltäminen ratkaise itse ongelmia joita ovat siis syrjintä ja lohduton köyhyys siellä lähtömaissa no ei tietystikään kerjäämisen kieltäminen suomessa ratkaise näitä ongelmia mutta ratkaiseeko näitä ongelmia sitten kerjäämisen salliminen suomessa ei todellakaan päinvastoin jos suomessa ja muissa maissa sallitaan kerjääminen sitä innokkaammin bulgarian ja romanian ja muiden maiden hallitukset voivat häätää nämä ihmiset sieltä omasta maastaan hakemaan muista maista toimeentulonsa kerjäämisellä ratkaisu itse ongelmaan on tietysti juurisyissä ja siinä että on häpeällistä että meillä on euroopan unionissa jäsenmaita kuten juuri bulgaria ja romania jotka eivät kohtele omaa romaniväestöään ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla siihen pitäisi saada ratkaisu eun painostuksella ja ja muutoin se on ratkaisu no mitä sitten tulee tähän perustuslakitulkintaan niin mistä edustaja kärnä on saanut sen käsityksen että perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden kerjätä ja että näin olisi todettu että siihen oikeuteen ei voida puuttua luulen että taustalla voi olla aikanaan julkisuudessa käyty keskustelu johon edustaja heinonen jo viittasikin eli helsingin sanomissa heinäkuussa kaksituhattakymmenen pari eturivin valtiosääntöasiantuntijaa martin scheinin ja tuomas ojanen

se ajattelu lähti siitä että vaikka muodollisesti kerjäämisen kieltäminen koskee jokaista millä edustaja heinonen äsken argumentoi

niin tosiasiallisesti se kohdistuu lähinnä bulgarian ja romanian romaneihin ja siinä mielessä se on syrjivä lainsäädäntö no tämä perustelu on aivan järjetön minulle tulee heti mieleen useita lainsäädännössä kiellettyjä asioita tai keskustelun kohteena olevia asioita joissa säädös muodollisesti koskee kaikkia suomessa mutta tosiasiallisesti kohdistuu joihinkin vähemmistöihin
aivan viime viikkoina on keskusteltu esimerkiksi siitä että tyttöjen sukuelinten silpominen pitäisi kriminalisoida erillisellä lailla nythän se on kriminalisoitu yleisen

pohjalta siis kriminalisoida erillisellä lailla tyttöjen sukuelinten silpominen tätä on vaatinut muun muassa lapsiasiavaltuutettu ja sen selvittämistä on on kannattanut ainakin sosiaali ja terveysministeri kehenkäs tällainen laki kohdistuu periaatteessa kehen tahansa jonka sukuelimiä silvotaan mutta käytännössä niihin suomessa oleviin vähemmistöihin joiden ikivanhassa kulttuurissa on ollut tällainen meidän mielestämme ihmisarvoa ja ja ihmisoikeuksia loukkaava tapa eli käytännössä kai lähinnä itä afrikasta tulleisiin maahanmuuttajataustaisiin suomalaisiin sitten meillä on kriminalisoitu yleisellä huumausainelainsäädännöllä esimerkiksi kathuumeen pureskelu rikollista no kehenkäs se kohdistuu no vaikka se muodollisesti kohdistuukin kaikkiin niin eikö se käytännössä kohdistu niihin jotka tulevat lähinnä itäisestä afrikasta yleisesti käytetään otanpa vielä esimerkin suomalaisessa eläinsuojelukeskustelussa on vaadittu juutalaisen teurastustavan ja islamilaisen teurastustavan kieltämistä sitä ovat vaatineet muistaakseni perussuomalaiset ja ainakin eräät eläinsuojelupiirit minä olen siis sitä mieltä että jos suomen lainsäädäntö haluaa kieltää islamilaisen ja tai juutalaisen teurastustavan se voi toki sen tehdä mutta jos se tehtäisiin ja jos noudatettaisiin tätä scheininin ja ojasen logiikkaa niin sekin kohdistuisi kaikkiin meihin suomessa oleviin mutta eikö se käytännössä kohdistuisi niihin täällä oleviin juutalaisiin ja islaminuskoisiin jotka haluavat syödä oman kulttuurinsa ja uskontonsa mukaisesti teurastettua eli tämä scheininin ja ojasen argumentointi on mielestäni täysin kestämätöntä ja edustaja heinonen täällä luettelikin lukuisia maita jotka ovat sitoutuneet euroopan ihmisoi keussopimukseen ja joissa kerjääminen on kielletty joko suoraan lailla tai lain nojalla alueellisilla säädöksillä

ihmisoikeus ja perustuslakiasiantuntijat kuin suomessa vähemmän valppaat professorit kuin suomessa vai ovatko he peräti tyhmempiä kuin nämä meidän scheininit ja

puhe on euroopan ihmisoikeussopimuksesta joihin nämä maat kuuluvat ja scheinin ja ojanen ovat olleet sitä mieltä että se olisi vastoin euroopan ihmisoikeussopimustakin tämä kieltäminen minun mielestäni se että edustaja kärnä on ottanut totena sen että meidän perustuslakimme kieltää kerjäämisen kieltämisen kertoo siitä että suomessa on korkealla profiililla julkisuudessa esiintyviä valtiosääntöasiantuntijoita jotka ottavat perustuslaillisissa kysymyksissä tiukkoja kantoja joita sitten yleisesti yhteiskunnassa ja näköjään eduskunnassa uskotaan ilman että näistä asioista on minkäänlaista perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntöä

arvoisa puhemies allekirjoittanut yhdessä muiden perussuomalaisten edustajien ja muutaman muunkin edustajan kanssa jätti viime vuonna lakialoitteen jossa olisi kaikennäköinen kerjääminen kielletty yleisillä paikoilla mutta eipä menestynyt sekään lakialoite nykyinen vuonna kaksituhattakolme

häiritsevään kerjäämiseen puuttumisen aikaisemmissa kuntakohtaisissa järjestyssäännöissä kerjääminen pystyttiin kuitenkin kieltämään kerjäläisten määrä suomessa on lisääntynyt merkittävästi viime vuosien aikana ja kasvamaan jatkossakin mikä näkyy katukuvassa etenkin pääkaupunkiseudulla mutta myös muualla suomessa kerjääminen on organisoitua toimintaa ja siihen liittyy olennaisesti ihmiskauppaa lasten hyväksikäyttöä prostituutiota ja muita järjestäytyneen rikollisuuden piirteitä rikollis organisaatiot lainaavat esimerkiksi romanian romaneille korkeakorkoista matkarahaa mikä pakottaa heidät suomessa muun muassa kerjäläisiksi katusoittajiksi huumekauppiaiksi ja jopa prostituoiduiksi sisäasiainministeriön mukaan tällä tavoin saadut rahat menevät suurilta osin järjestäytyneille rikollisjärjestöille kerjäämisen salliminen suomessa ei vähennä ulkomailta ulkomailta tulleiden kerjäläisten ongelmia köyhyyttä ja syrjintää lähtömaissa vaan se pikemminkin lisää niitä altistamalla tulijat monenlaiselle hyväksikäytölle

arvoisa herra puhemies aivan ensimmäiseksi kiitoksia kaikille kollegoille hyvistä näkemyksistä tässä keskustelussa edustaja kontulalle toteaisin miten itse heräsin tähän ilmiöön ja minkä takia halusin tämän lakialoitteen laatia syynä oli lakivaliokunnan vierailu keskustelimme paikallisten viranomaisten kanssa keskustelimme suurlähetystöväen kanssa keskustelimme myös paikallisten ihmisoikeusjärjestöjen kanssa ja siellä kaikkialla tunnistettiin että tämä kerjääminen mitä myös suomessa tapahtuu on organisoitua hyvin suurelta osaltaan ja paljon niitä tuottoja näiltä hädänalaisilta ihmisiltä valuu organisoidun rikollisuuden käsiin lähtömaihin siellä monet ihmiset elävät tälläkin hetkellä leveästi hyötyen toisten ihmisten hädästä tämän takia

halusin tuoda tämän lakialoitteen eduskunnan käsiteltäväksi edustajille heinonen ja zyskowicz kiitän teitäkin myös näistä näkemyksistä olen itsekin kyllä valmis menemään tämän asian suhteen pidemmälle mikäli todella todetaan niin että se on perustuslakimme mukaan mahdollista edustaja zyskowicz on aivan oikeassa siinä että perustin tämän arvioni juurikin perustuslakiasiantuntijoiden ojasen ja scheininin näkemyksiin jotka olivat vahvasti esillä tästä asiasta käydyssä julkisessa keskustelussa myönnän kuitenkin myös sen että aloitteen muotoilu oli nyt sellainen ja pyrin siinä sellaiseen että voisimme mahdollisimman laajasti yli puoluerajojen sen allekirjoittaa riippumatta siitä pidämmekö ojasen ja scheininin arviota oikeana

arvoisa puhemies omassa faktantarkistuslistassani en puuttunut perustuslakiin siksi että minun nähdäkseni tilanne on avoin on totta että mikään autoritatiivinen taho suomessa ei ole ottanut kantaa siihen olisiko kerjäämisen kriminalisointi perustuslain vastaista vai ei mutta ei myöskään ole niin että zyskowiczin argumentointi itsessään riittäisi kumoamaan jonkun toisen argumentoinnin tässä asiassa itse kehottaisin niitä jotka tätä haluavat pohtia ja tuumailla eteenpäin tutustumaan haaste lehteen kolmelta vuodelta kaksituhattayksitoista ari hirvosen kirjoitukseen siellä siinä on aika hyvin tiivistetty niitä argumentteja minkä takia hän on sitä mieltä että suomessa ei ole ilman

mahdollista toteuttaa kerjäämisen kieltoa itse pidän tätä kysymystä tällä hetkellä vähän toissijaisena sen takia että meillä on niin paljon muita syitä minkä takia sitä kerjäämisen kieltoa ei tule toteuttaa mennäänpä näihin muihin syihin täällä on esitetty että kerjääminen pitäisi kieltää koska kerjääminen ei ole ihmisarvoista no tämä on asia josta ainakin kaikki minun tuntemani kerjäläiset ovat edustaja zyskowiczin kanssa aika lailla samaa samaa mieltä myös he ovat sitä mieltä että maassa sateessa ja loskassa istuminen päivät pitkät alle kahdenkymmenen euron päiväansioilla ei ole ihmisarvoista puuhaa ongelma on siinä että heillä ei ole parempaa vaihtoehtoa se on paras vaihtoehto mikä heille on tarjolla jos me otamme heiltä parhaan vaihtoehdon pois tai teemme siitä parhaasta vaihtoehdosta vielä vähän epämiellyttävämmän mitä se on sen jälkeen kun he joutuvat pelkäämään vielä poliisiakin ja maksamaan sakkoja sitten osalla näistä tuotoistaan ei se ainakaan heidän elämästään yhtään ihmisarvoisempaa tee toinen asia vetoaminen siihen että suomessa on kovasti tehty töitä sen eteen että tässä maassa ei tarvitsisi kerjätä aivan totta se on kunniakas historia yksi tämän maan suurista saavutuksista

puhutaan laajemmin joistakin ryhmistä joissa kerjäläiset ehkä tuntevat ihmisiä jotka ehkä harrastavat pikkurikollisuutta poliisin mukaan poliisin mukaan kerjäläiset itse eivät syyllisty syyllisty rikoksiin

minä olen yhtä mieltä siitä että kerjääminen sinällään ei ratkaise näiden ihmisten elämää ehkä jonkin talven yli selviämisen jonkun yksittäisen henkilön kohdalla mutta ei varmastikaan niitä juurisyitä joiden takia ihmiset kerjäävät mutta toisaalta kerjäämisen kieltäminen pahentaisi niitä ongelmia heikentäisi entisestään niitä muutenkin vähäisiä pelimerkkejä joita näillä ihmisillä on käytettävissään kyllä minä henkilökohtaisesti ihmettelen mitenkä vuosisadasta toiseen porvarit jaksavat kiusata niitä jotka ovat kaikkein heikoimpia ja pienimpiä ja joilla muutenkin menee kaikkein huonoimmin eikö yhtään isompaa vastusta löytyisi nämä väitteet mitä perussuomalaisten puheenvuorossa perussuomalaisten puheenvuorossa tuli esille merkittävistä hyödyistä hyödyistä lähtömaissa merkittävästä rikollisesta toiminnasta kerjäämisen yhteydessä kun nyt muistetaan mitkä ne kerjäämisen tuotot suomessa niin ei sillä kovinkaan kummoista taloa rakenneta yhtään missään päin maailmaa jos itse ajattelee henkilökohtaisesti että pitäisi maksaa ne bensat tänne suomeen ja sen jälkeen vielä ostaa jotain ruokaakin ihan joka päivä että täällä pysyy hengissä niin vaikka nyt onnistuisikin hyvänä päivänä sen kaksikymmentä euroa saamaan niin poliisi perustaa arvionsa siitä että kysymys ei ole järjestäytyneen rikollisuuden tänne organisoimista ihmisistä nimenomaan siihen että se matematiikka ei toimi ei jää niin paljon rahaa että se toiminta olisi kannattavaa tämä on yksi syy minkä takia rinnastus paritukseen ontuu seksityöntekijä saa puolessa tunnissa kasaan sen mitä kerjäläinen viikossa

arvoisa puhemies toteaisin vain että ajatus siitä että jokin kerjäämisen kaltainen ilmiö häviää kieltämällä ei yksinkertaisesti kestä minkäännäköistä totuustestiä ei niistä maista joissa kerjääminen on kielletty kerjääminen ole hävinnyt mihinkään ei se hävinnyt suomesta ei se ole hävinnyt isosta britanniasta ei se ole hävinnyt tanskasta jossa sentään voidaan voidaan jopa pistää vankeuteen ihmisiä kerjääminen ei häviä kieltämällä jos tämä toimisi niin asia olisi ratkaistu jo satoja vuosia sitten kerjääminen ollaan saatu paikoitellen häviämään tietyissä yhteiskunnissa mutta silloin keinot ovat olleet ihan muita kuin kiellot oikeastaan ainoa yhteiskunta josta minä tiedän että että kielloilla on kerjääminen saatu kuriin on ollut on ollut luvun saksa mutta ne keinot olivat sitten sellaisia että niihin meistä tuskin kukaan haluaa mennä
arvoisa herra puhemies mikä merkitys olisi sillä jos kerjääminen suomessa kiellettäisiin tämän ilmiön kannalta kyllä minä pidän henkilökohtaisesti aivan varmana että jos suomessa olisi kerjääminen kiellettyä niin ei tuolla helsingin ydinkeskustassa vähän joka kadunkulmassa olisi ihmisiä maassa kerjäämässä koska se viesti siitä että suomessa poliisi tulee häätämään pois ihmiset jotka istuvat maassa kerjäämässä menisi sinne lähtömaihin silloin nämä ihmiset hakeutuisivat mieluummin ymmärtääkseni sellaisiin maihin ja sellaisiin paikkoihin joissa kerjääminen on sallittua ilman että viranomaiset sitä pyrkivät häiritsemään tai estämään

ihmisille elannon siis hengissä pysymisen kerjäämättäkin tämä itse asiassa pitää paikkansa myös näiden muualta euroopasta tulleiden kerjääjien kohdalla hehän olisivat oikeutettuja suomessa turvautumaan tietynasteiseen vähimmäissosiaaliturvaan mutta he eivät sitä tee koska siitä jatkuvasta turvautumisesta suomessa sosiaaliturvaan tulisi peruste millä heidät voitaisiin

niin se on totta että eivät kerjäläiset sen jälkeen istuisi meidän katukuvassamme kun kerjääminen olisi kielletty edustaja zyskowiczin kuvaamalla tavalla he seisoisivat koska seisoen pääsee nopeammin karkuun kun se poliisi ilmestyy paikalle niissä maissa joissa näin on toimittu

se systeemi toimii niin että ne paraatikadut joita pitkin esimerkiksi edustaja zyskowicz todennäköisesti kävelee töihin pidetään puhtaina kerjäläisistä ja muista epätoivotuista ihmisryhmistä poliisin voimin mutta koska poliisi ei voi olla joka paikassa ja poliisin on joskus keskitettävä voimiaan myös vakavaan oikeaan rikollisuuteen poliisi ei voi olla kaikkialla silloin kerjääminen siirtyy alueille ja paikkoihin joita ei katsota kaupungin maineen taikka päättäjien kulkureittien perusteella niin merkityksellisiksi että niitä halutaan erikseen suojata näin se on käynyt kaikkialla muualla maailmassa ja nyt tarvittaisiin enemmän kuin lujaa uskoa

todisteeksi siitä miksi suomi olisi näissä yleisissä lainalaisuuksissa jonkinnäköinen poikkeus siellä missä poliisin häirintää ja näitä kieltoja on pitempään ollut voimassa kerjäläiset ja muut vastaavat ryhmät ovat kehittäneet erilaisia hälytysjärjestelmiä joilla erikseen pidetään huolta siitä että sekä poliisi että että poliisin kanssa vastakkain olevat ihmisryhmät mahtuvat samaan tilaan monissa maissa poliisin häirintäoikeus on johtanut myös poliisin korruptioon ja on olemassa pahoja poliiseja ja pahoja ongelmia johtuen näistä oikeuksista toivottavasti näitä me emme ikinä näe samassa laajuudessa suomessa mutta missään ei ole tapahtunut sellainen kehityskulku mitä edustaja zyskowicz